painajaismaisesta tilanteesta.

Voimme todeta, että lehdistönvapautta on vakavasti rajoitettu.

Me haluaisimme vain merkitä tiedoksi, että nämä vaalit järjestetään. Mitä tulee kauppapoliittiseen kysymykseen, olen hyvin iloinen siitä, että komissio parhaillaan selvittää, miten Sri Lanka toteuttaa erilaisten ihmisoikeussopimusten vaatimuksia. Odotan, että komissio todella tekee objektiivista ja puolueetonta työtä ja aikanaan esittää johtopäätöksen siitä, onko Sri Lanka todellakin ansainnut tämän